Arvoisa puhemies, LFA tuki on erittäin tärkeä, jos me todellakin haluamme säilyttää monipuolisen maataloustuotannon kaikkialla Euroopassa.

Itse tulen Suomesta ja meillä on vielä metri lunta maassa, kun jo Keski Euroopassa maa vihertää.

Toki on tärkeätä, että prosessi on avoin, ja että myös parlamentti saa tietoa näistä kartoista.